Meidän tulee pitää huolta eurooppalaisten korkeasta sivistyksestä, jotta pystymme erottamaan oikean tiedon propagandasta. On täysin sietämätöntä, jos Venäjä, Kiina tai joku kolmas valtio pyrkii vaikuttamaan vaalien toimittamiseen eurooppalaisessa demokratiassa. Tätä todellista ilmiötä ei pidä väärinkäyttää johtamalla ihmisiä harhaan. Venäjän trollitehtaat sosiaalisessa mediassa eivät ole saaneet ihmisiä äänestämään kansallismielisiä puolueita. Te konsensuspuolueet saatte ihmiset äänestämään vaihtoehtoa, jota isänmaalliset puolueet tarjoavat. Avointen rajojen maahanmuuttopolitiikka, islamisaatio, ilmastohysteria, teollisuustyöpaikkojen kato ja hyvinvointipalvelujen rapistuminen ovat eräitä syitä sille, miksi valtavirtapuolueet häviävät vaaleja. Ruotsissa pommi iskut ja ammuskelut ovat nyt osa ruotsalaista arkea. Tähän valtavirtapuolueiden politiikka on johtanut. Tämän me kansallismieliset puolueet korjaamme.

Minä olen ainakin maksanut kampanjani itse, koska minä uskon parempaan ja turvalliseen Eurooppaan.